Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, Teidän mainitsemanne Yhdysvaltain korkeat edustajat tapasivat myös meitä Euroopan parlamentin jäseniä käydessään Brysselissä hiljattain.

Me kerroimme heille myös, että emme halua keskustella pelkästään Guantánamon vankien sijoittamisesta, vaan me haluamme samaan aikaan keskustella Yhdysvaltain kanssa myös siitä, että heidän vankeinhoitopolitiikkansa, heidän rikosoikeutensa, vaatii todella syvällistä uudistusta, jotta se noudattaisi oikeusvaltion periaatteita. Toivoisin, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komissaari, että Te otatte tämän vakavasti ja käytte näitä keskusteluja Yhdysvaltain edustajien kanssa näissä dialogeissa, jotka mainitsitte. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unionin on itse tehtävä tilinsä selviksi näiden salaisten pidätysten ja pidätyskeskusten kanssa. Haluaisin viitata kollega Coelhon edellisellä vaalikaudella tekemään tärkeään työhön. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä, koska Euroopan unioni ei suinkaan ole vielä tähän päivään mennessä selvittänyt, mikä sen jäsenvaltioiden rooli näissä salaisissa pidätyksissä ja pidätyskeskuksissa Euroopan unionin alueella on.